Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Tämä on ensimmäinen mutta sitäkin tärkeämpi askel kohti avoimempaa ja korruptiosta vapaata unionia. Eurooppa on taloudellisessa kriisissä ja samaan aikaan, kun monissa jäsenvaltioissa kamppaillaan vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi kansalaisille, harmaan talouden rahat makaavat paratiisisaarilla kaukana ulottuvistamme.

Tuskin kansainvälisiä rikollisjärjestöjä muuten olisi tuhansia. Tehtävämme on pitää huoli, että jatkossa näin ei pääse tapahtumaan. Tilanne on vakava ja niin oltava myös sen keinojenkin. Tarvitsemme tehokkaat torjuntakeinot, joilla voimme iskeä suoraan tämän kaltaisen rikollisuuden ytimeen. Ilman yhtenäistä ja tehokasta menettelytapaa kovalla työllä ja uhrauksilla tekemämme rahat valuvat kansainvälisille rikollisjärjestöille kuin hiekka sormiemme välistä.